päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja salonen
arvoisa puhemies hallitus on päättänyt leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa meidän on hyvä muistaa että ilman omaa syytään työttömiksi jäävät ihmiset menettävät yhtäkkiä kaikki ansiotulonsa tällaista merkittävää palkanmenetystä varten olemme kuitenkin rakentaneet sillan jonka tehtävänä on kantaa työttömäksi jäänyt pahimman yli uuteen työhön tämä on ollut juuri tuo ansiosidonnainen työttömyysturva se on luonut palkansaajalle turvan sillä että esimerkiksi perhe ei joudu muuttamaan kodistaan välittömästi työttömyyden takia tätä ihmisille tärkeän turvan leikkaamista on perusteltu sillä että se lisää työllisyyttä ministeri mäntylä voisitteko nyt kertoa meille kuinka monta uutta työpaikkaa näille työttömille ihmisille luodaan leikkaamalla työttömyysturvaa

arvoisa puhemies tässä toimenpiteessä on kysymys kysymys hallituksen yhdestä toimenpiteestä osana laajempaa kokonaisuutta hallituksella on tavoite uudistaa sosiaali ja työttömyysturvaa tavalla joka nimenomaan kannustaa ihmisiä siihen että työn vastaanottaminen olisi kannustavampaa ja meillä olisi myöskin tilanne jossa työttömät ja työpaikat kohtaisivat aikaisempaa paremmalla tavalla nämä työllisyysvaikutukset joihin joihin tässä meidän esityksessämme nyt viitataan pohjautuvat nimenomaan siihen kansainväliseen tutkimukseen jossa on pystytty osoittamaan että tällaisilla toimenpiteillä on ennen kaikkea ihmisiä aktivoiva aktivoiva vaikutus on ihan selvä asia että tämä ei ole ainoa toimenpide jota me teemme tämä on yksi osa laajempaa kokonaisuutta pyydän
niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies kun rauman telakka lakkautettiin yli seitsemänsataa ihmistä jäi kertaheitolla työttömäksi eräs hitsaaja kertoi minulle tehneensä kaikkensa työn löytämiseksi ansiosidonnainen tuki on pitänyt perheen pään jotenkin edes pinnalla vaikka taloudellisesti on ollut todella tiukkaa tuhannet ihmiset ympäri suomen hakevat tämän hitsarin tavoin nyt työtä he eivät ole itse valinneet sitä että ovat jääneet työttömiksi he kantavat raskaasti huolta tulevaisuudestaan ja taloudellisesta selviytymisestään moni sanoo työttömyyden tuovan myös tunteen arvottomuudesta ministeri mäntylä nämä ihmiset eivät ole laiskuuttaan ilman työtä he eivät tarvitse tällaisia hallituksen kannustamisia ei heitä tarvitse pakottaa töihin arvoisa ministeri he menevät töihin heti kun työpaikat löytyvät ministeri mäntylä mitä vastaatte tälle ammattihitsaajalle ja hänen kaltaisilleen tuhansille aktiivisille työnhakijoille

puhemies tässä päästään nyt juuri siihen kysymykseen jonka äsken tuossa nostin esiin että meillä on tilanne se että meidän pitää saada työttömät ja työpaikat kohtaamaan entistä paremmin meidän pitää pystyä siirtymään passiivisesta tällaisesta työllisyyden hoidosta nimenomaan aktiiviseen suuntaan se on selvä asia että se tulee vaatimaan monentasoisia toimenpiteitä joita me teemme ministeriöissä yli hallinnonrajojen ja etsimme niitä keinoja joilla nimenomaan myöskin näitä hiljaisia työpaikkoja pystytään entistä paremmin löytämään totta kai me myöskin toivomme ja etsimme niitä ratkaisuja siihen että me pystymme luomaan semmoisen järjestelmän jossa jossa nämä työttömyysjaksot olisivat mahdollisimman lyhyitä mutta kuten sanoin siihen ei ole yksiselitteistä ja yksinkertaista ratkaisua vaan se vaatii laajoja eri toimenpiteitä

arvoisa puhemies koneasentaja suhonen on julkaissut teille arvoisa työministeri avoimen kirjeen savon sanomien blogipalstalla kirjeessään hän kirjoittaa seuraavasti olette varmasti arvoisa työministeri nähnyt monen läheisen työkaverin perheen menettäneen liikaakin sen vuoksi kun työ on viety alta tällaisen menetyksen myötä on äärimmäisen tärkeää että on olemassa perälauta joka tuo turvaa sen hetken kunnes uusi työ tai koulutus löytyy tämä viimeinen perälauta on ansio sidonnainen työttömyyspäiväraha nyt te arvoisa työministeri olette tuhoamassa tätä viimeistä perälautaa olette viemässä niiltä joilta on jo viety lähes kaikki kysynkin teiltä arvoisa ministeri eikö teitä hävetä näin päättää tuo koneasentaja suhonen kappaleen kirjoituksessaan kysyn teiltä arvoisa työministeri miten vastaatte tälle koneasentaja

rouva puhemies hävettääkö ei minua hävetä laittaa suomea kuntoon viisisataa päivää neljäsataa päivää ja kolmesataa päivää ovat nämä mitkä jäävät jäljelle ei tässä tuhota

leikkaamaan me joudumme tekemään kipeitä ratkaisuja niin jouduitte tekin viime vaalikaudella joka ikinen joutuu nämä tekemään minun mielestäni tämä on ikävä päätös ja sitä sitä on huono tietysti perustella millään muulla kuin talouden ongelmilla mutta niin kuin ministeri mäntylä tuossa totesi tällä on myös aktivoiva vaikutus valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan se olisi noin kymmenentuhatta henkilötyövuotta eli eli kyllä tässä yritetään hyvää tässä yritetään tehdä niin että se kannustaisi ihmisiä töihin totta kai minä ymmärrän että jos ei ole työpaikkoja niin silloin pitää katsoa tätä siellä ovat ne vastaukset siihen eihän tällä yhdellä keinolla ratkaista suomen ongelmia

puhemies pyysin tähän puheenvuoron siksi että te arvoisa edustaja rinne olette elokuussa talouselämän haastattelussa itse sanonut että olette valmis myöskin keskustelemaan an siosidonnaisesta työttömyysturvasta te olette myöskin tässä haastattelussa todennut kuten aivan oikein onkin että työttömyysturva on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo työttömyyden aikana asenteissa on korjattavaa jos sitä käytetään esimerkiksi vuorotteluvapaan tapaisesti kerroitte kuulleenne muun muassa yrittäjiltä useasti että toiset pitävät viidensadan päivän ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavutettuna etuna jonka aikana ei tarvitse mennä töihin vaikka niitä olisi tarjolla tähän te olette sanonut että jos on mahdollisuus työllistyä työttömyyspäiväraha ei ole tarkoitettu sille vaihtoehdoksi vaihtoehdoksi eli se ei ole mikään vuorotteluvapaa eikö ole nyt näin että nimenomaan teidän tavoitteenne on varmasti ollut sama kuin meillä että nyt me lähdemme hakemaan aktiivisia keinoja nimenomaan siihen mihin tekin olette viitannut

puhemies meillä on

työttömiä suhteessa vapaiden työpaikkojen

kymmenen kertaa enemmän työttömiä kuin vapaita työpaikkoja nyt hallitus on päättänyt leikata työttömiltä mitä edellinen hallitus ei tehnyt ja perustelee tätä kannustavuudella arvoisa pääministerin sijainen timo soini te olette myhäillyt tämän keskustelun aikana siellä aitiossa esitänkin teille yksinkertaisen kysymyksen jos

yli kaksisataatuhatta työtöntä niin miten tämä kannustavuus nyt tekee sen että näistä kahdestakymmenestätuhannesta vapaasta työpaikasta

puhemies hetken jo luulin että edustaja arhinmäki laulaa mutta näin ei kuitenkaan käynyt arvoisa puhemies työttömän huoli on sataprosenttinen ja nimenomaan ensin meidän pitää lähteä siitä että olemassa olevat työpaikat säilytetään se merkitsee sitä että meidän täytyy pitää huoli kustannuskilpailukyvystä investoinneista rahoituksesta kaikesta tästä hallitus tekee parhaansa jotta näitä edellytyksiä ja jotta näitä työpaikkoja voivat mennä töihin me tarvitsemme lisää työnantajia me tarvitsemme satsausta julkiselta sektorilta niin kuin esimerkiksi hallitus infraan tekee ja sitä kautta tulee mahdollisuuksia työpaikkoihin mutta valtio on mahdollistaja valtio ei voi olla se viimekätinen

kansainvälisestä ja suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy vahva näyttö siitä että työttömyysturvan keston lyhentäminen alentaa työttömyyskausia ja sitä kautta rakenteellista työttömyyttä mutta tietysti sitä edesauttaa se että helpotetaan myös työn kysyntää siksi haluaisinkin pyytää teitä työministeri lindström vielä muistuttamaan ja kertomaan tälle salille millaisia työllistämisen kynnystä alentavia toimia hallitus myös suunnittelee

edustaja vartiainen osui asian ytimeen jälleen kerran pitää mennä sinne hallitusohjelmaan ja katsoa se kokonaisuus mitä siellä tehdään niin kuin pääministerin sijainen soini tuossa kertoi meidän pitää hoitaa se elinkeinopolitiikka kuntoon jotta on

mitään järkeä että me tässä hääräilemme jossain työttömyyspolitiikassa ja yritämme laittaa sitä kuntoon jos ei elinkeinopolitiikka

tekee muun muassa kannustinloukkujen purkaminen osallistava

ottaa työtä vastaan kannattaa tehdä töitä ei tässä olla kiusaamassa minä ymmärrän tämän tuskan mikä sosialidemokraateilla ja varmaan koko salilla on että kun joudutaan leikkaamaan niin se sattuu mutta tekin leikkasitte työttömyysturvasta viime vuonna

edustaja filatov puolessa noista sanoistaan kertoi juuri sitä mitä hallitus tässä tekee eli mehän olemme tekemässä muutosta tämä on muutoshallitus tämä on ensimmäinen hallitus aikoihin joka tekee muutosta myös työttömyyden hoitoon kun meillä ei ole rahaa me joudumme tekemään asioita toisella tavalla me velkaannumme ja samaan aikaan pitäisi yrittää saada kasvua

arvoisa puhemies meidän sosiaaliturvassamme on varmasti uudistamisen paikka jotta työnteko olisi kannustavaa ja ihmisten perusturva vahvistuisi mutta kannattaa tunnustaa hallitus ansiosidonnaiseen turvaan te teette vain puhtaan leikkauksen tässä ei ole kysymys uudistuksesta vaan leikkauksesta tuntuukin että hallitus on työllisyyspolitiikassaan vähän kahtia jakautunut persoonallisuus ja siitä haluaisin kysyä ministeri mäntylältä ja ministeri vehviläiseltä toisaalta jotkut uskovat että olennaisinta jotta ihmiset pääsevät työelämään on tehdä työnteosta ja sosiaaliturvan yhdistämisestä kannattavaa niin että saadaan silta sosiaaliturvasta työelämään perustulo lähtee siitä että kun ihminen voi viedä tavallaan osan sosiaaliturvasta mukanaan kun menee töihin niin työnteko olisi aina kannattavaa ja ihmisillä on vahva perusta yrittää kokeilla itse olla aloitteellisia

meidän sosiaaliturvajärjestelmämmehän on äärettömän haastava siitä on vuosien mittaan tehty suoraan sanottuna semmoinen sekametelisoppa että sieltä on hyvin vaikea löytää nimenomaan näitä näitä kannustinloukkuja tai tai ylipäätään lähteä niitä purkamaan sen takiahan nyt stmssä tehdään aktiivisesti töitä juuri sen eteen että me pystymme tämän järjestelmän perkaamaan ja löytämään sieltä nimenomaan ne kipukohdat joiden kautta me kykenemme ihmisiä paremmin aktivoimaan myöskin siihen työn vastaanottamiseen

nämä nämä tuntuvat varmasti siltä että nämä toimenpiteet ovat tällaisina yksittäisinä vain puhtaita leikkauksia kyllä tämä on myöskin hallitusohjelman kirjauksen mukainen leikkaus sitä ei kukaan kiellä mutta se ei sulje pois niitä kaikkia muita asioita joita me koko ajan siellä taustalla teemme ja pyrimme siihen että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa perustulokokeilu osaltaan on myöskin yksi mahdollisuus löytää niitä erilaisia vaihtoehtoja jotta meillä on järjestelmä joka on selkeä ja joka nimenomaan myöskin kannustaa siihen työn vastaanottamiseen kaikissa tilanteissa

ministeri mäntylän puheenvuorosta eli meillä on yli satakaksikymmentä etuutta kelan etuuksina on valtavan paljon meillä on erittäin hajanainen sosiaaliturva viime vaalikaudella saatiin tässä salissa yhdessä aikaiseksi päätös tästä kolmensadan euron suojaosasta joka on hyvä asia hyvä askel ja tuhannet ihmiset ovat ottaneet sen käyttöön mutta sitten täytyy muistaa se että me emme voi tukeutua vain niihin keinoihin mitä meillä tällä hetkellä on käytettävissä ja sen takia me olemme lähteneet tässä perustulokokeilussa myös liikkeelle ja haluamme laittaa sen mahdollisimman nopeasti liikkeelle eli nyt tehdään mallia ruvetaan aivan välittömästi lähiviikkoina tekemään sitä tekee kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto muun muassa tampereen yliopiston kanssa ja tavoitteena on että viimeistään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa meillä olisi tämä kokeilu käynnissä minä toivon että täällä siihen suhtaudutaan myönteisesti

arvoisa puhemies moni ansiosidonnaista saava ei tarvitse vielä muuta sosiaaliturvaa mutta nyt tällä päätöksellä te ajatte ihmiset muun sosiaaliturvan piiriin juuri sinne mistä sanotte että ihmisiä pois kannustatte ministeri mäntylä te sanotte että kannustatte työttömiä työhön heikentämällä heidän turvaansa työttömyyden ajalta

ministeri mäntylä ettekö todella usko siihen että tukemalla ja auttamalla ihmistä voidaan saada aikaiseksi parempia tuloksia kuin pakottamalla ja rankaisemalla

nimenomaan tähän aktivoimiseenhan me tässä koko ajan olemme pyrkineet näillä eri toimenpiteillä ja se viesti mitä esimerkiksi eri järjestöiltä on minulle tullut on nimenomaan se että siinä työttömyyden alkuvaiheessa pitäisi olla huomattavasti vahvemmat aktivointitoimet koska kaikkihan me tiedämme että mitä pidemmälle se työttömyys jatkuu niin sen vaikeampi on työllistyä ja myöskin silloin se tilanne passivoi

toivon että tässä on tullut nyt esiin että me teemme monella eri kärjellä ja sektorilla hartiavoimin niitä töitä että me puramme ne kannustinloukut me löydämme ne aktivointikeinot me saamme myöskin niitä työpaikkoja löydettyä myös niitä hiljaisia työpaikkoja mutta kannustetaan myöskin siihen aktiiviseen

seuraava kysymys edustaja järvinen
arvoisa puhemies on hienoa kuulla että työttömyyden hoidosta aiotaan tehdä aktiivista passiivisen sijaan mutta siltä ei sitten katsoo näitä toimenpiteitä meillä on esimerkiksi nuorisotakuu jolla on yritetty katkaista kaikkien alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden ja vasta valmistuneiden alle kolmekymmentä vuotiaiden työttömyyttä ennen sen pitkittymistä yli kolmen kuukauden eli juuri siihen mistä ministeri mäntylä puhuu nuorten työttömyyttä ei ole saatu nujerrettua mutta sen kasvu on saatu kääntymään ja ennen kaikkea se on ennalta ehkäissyt nuorten syrjäytymistä nyt kuitenkin vaikka nuorisotakuu on nostettu hallitusohjelmassa kärkihankkeeksi rahaa sille ei ole varattu päinvastoin kun edellinen hallitus panosti siihen kuusikymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna rahoitus putoaa alle puoleen ja seuraavana vuonna lähes nollaan kaikkiaan yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia kun kaikki puolueet ovat vakuuttaneet haluavansa kehittää nuorisotakuuta entistä tehokkaammaksi kysynkin ministeriltä miten tätä ennalta ehkäisevää ja aktiivista työttömyyden hoitoa kehitetään kun siltä viedään

arvoisa rouva puhemies nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan me tietysti tiedämme mitä kokemuksia nuorisotakuusta on siitä on hyviä mutta sitten pitää olla kriittinen on siinä epäonnistuttukin osin ja nimenomaan nyt kohdennetaan toimenpiteitä siihen joukkoon joka on vaarassa pudota niihin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin se on tässä niin kuin se ajatus eli kun vähempiä rahoja jälleen kerran kohdennetaan kohdennetaan semmoisiin toimenpiteisiin joiden uskotaan olevan tehokkaita me ymmärrämme tietysti mitä edustaja kohdentaa nuorisotakuurahoihin mutta kyllä täällä sisällä on niitä toimenpiteitä joita voidaan käyttää myös tähän ja yhteisötakuu on se

arvoisa puhemies hallitus on tosiaankin sitoutunut kehittämään nuorisotakuuta yhteisötakuuksi kysyin eilen valiokunnassa asiantuntijalta mitä se tarkoittaa nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta vastaus oli aika kylmäävä emme tiedä mutta todennäköisesti se tarkoittaa sitä että jatkossa teemme työtä yhdessä mutta ilman rahaa osana nuorisotakuuta leikataan kuusi miljoonaa euroa etsivästä nuorisotyöstä joka on tavoittanut vuosittain yli kaksikymmentätuhatta kadonnutta nuorta niitä joista me kaikki olemme huolissamme ja joista tulee iso lasku tälle yhteiskunnalle jos heistä ei pidetä huolta kun samalla leikataan työpajatoiminnasta ja työllisyysmäärärahoista kuten palkkatuesta sanssi kortista ja työkokeilusta se tarkoittaa että tulevina vuosina kadotetaan tuhansittain uusia nuoria kaikista näistä nuorista koituu kestämättömän suuri lasku tämän laskun arvioidaan olevan vuosittain kuusisataa miljoonaa euroa siis valtava lasku pienestä säästöstä kysynkin ministeriltä miten meillä on varaa jättää nuoremmille tämä velka jos pelkkä taloudellinenkin velka on hallituksesta liikaa miten me saamme jatkossa nuoret mukaan

rouva puhemies hallitus on sitoutunut kehittämään edellisellä kaudella alkuun vauhtiin laitettua nuorisotakuuta ihan uuteen suuntaan se mikä edellisen kauden nuorisotakuumallissa oli ongelma minkä havaitsi muun muassa valtiontalouden tarkastusvirasto raportissaan ja muutamat muutkin selvitykset oli se että se ei tavoittanut niitä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria eli niitä nuoria joilla on monenlaisia ongelmia se on se ongelma mihin me haluamme puuttua nimenomaan kehittämällä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan ja silloin me tarvitsemme sellaisia malleja joissa nuori saa avun yhdeltä luukulta näitä pyrimme kärkihankkeillamme kehittämään muun muassa laajentamaan ohjaamo palveluita jotka ovat tällaisia yhden luukun palveluja nuorille sen lisäksi tarvitaan tietysti sosiaali ja terveydenhuollon toimenpiteitä joista stmn ministerit voivat tarkemmin vastata lisäksi kuuluu olennaisena osana koulutustakuun jatkaminen jossa ideana on se että jokaiselle toisen asteen päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka eli tulevaisuutta nuorille rakennetaan kehittämällä nämä palvelut olemassa olevat palvelut toimimaan paremmin

tähän vielä todeta sen että tämä nuorisotakuu tai yhteisötakuu tehdään aina siellä paikallisella tasolla ja haluan muistuttaa siitä että nyt tulevalle vuodelle ja tälle vaalikaudelle meillä itse asiassa ei ole kuntien valtionosuuksien leikkauksia nuorisotyö tehdään siellä kunnissa ja minä haluan ottaa esille myös sen että vanhasen kakkoshallituksen aikana ministeri wallinin johdollahan tehtiin tämä etsivä nuorisotyö eli meillä on olemassa näitä menetelmiä joita on koottu useamman vuoden aikana yhteen minä jotenkin vierastan sitä ajatusta että pelkästään se minkä verran me valtion puolelta laitamme rahoitusta tänne nuorisotakuuseen tai yhteisötakuuseen ratkaisisi sitä ollut tärkeätä että viime vaalikauden aikana kehitettiin näitä yhteisiä malleja mutta ne eivät voi olla pelkästään valtion rahoituksesta kiinni me tiedämme sen että tämä yhteisötakuu jota hallitus tässä tavoittelee liittyy myös siihen että meillä saadaan yhteistyö paremmin pelaamaan myös järjestöjen kanssa ja tässä myös järjestöillä tulee olemaan iso sija

arvoisa puhemies ei varmaan kukaan täällä vastusta sitä että nuorisotakuuta kehitetään mutta tämä tapa millä hallitus taas kehittää kyllähän enemmän on se että otetaan ne resurssit pois millä esimerkiksi siellä paikallistasolla tai alueellistasolla alueellistasolla voitaisiin tätä kehittämistoimintaa tehdä nyt hallitus ajattelee että nuoret saadaan töihin sillä että annetaan vähän enemmän keppiä ei suinkaan sillä että esimerkiksi sanssi korttia kehitettäisiin siihen suuntaan että palkkatukimäärärahat nousisivat jolloin me saisimme nämä nuoret ihmiset ketkä ovat nimenomaisesti vailla työtä sinne töihin eikä niin että heidät jätettäisiin oman onnensa nojaan jos ajatellaan että nuoria halutaan kannustaa vaikka yrittäjiksi niin kuin varmaan moni täällä haluaa niin kyllä siihenkin varmaan toimii paremmin se että annetaan pikkuisen porkkanaa eikä niin että taas viedään kokonaan toivo pois ja annetaan heidän olla omassa onnessaan sen takia kysyisinkin nyt vielä ministeriltä miten te luulette kumpi toimii paremmin

kyllä tässä työkalupakissa on sekä että malleja itse uskon tietenkin siihen että se porkkana kannustaa mutta jokaisen pitää nyt ymmärtää että sitä rahaa ei vain ole sitä on ihan turha tuolta seinästäkään käydä ruikuttamassa kun sitä on aika rajallinen määrä niillä vähemmillä rahoilla täytyy pystyä tekemään asioita fiksummin siitä tässäkin on kysymys aivan niin kuin ministeri grahn laasonen sanoi viime kauden nuorisotakuukokemukset on kerätty yhteen vtv on

kriittisesti mikä onnistuu mikä ei nyt kun täällä annetaan semmoista kuvaa että ikään kuin tässä oltaisiin lopettamassa kaikki palkkatuki starttirahat niin eihän se näin ole kyllä niitä edelleen on nämä toimenpiteet ovat käytössä edelleen toki ei ole niin paljon rahaa kuin

arvoisa puhemies on hyvä että eduskunta käy keskustelua nuorten ihmisten tulevaisuudesta näinä vaikeina talousaikoina koska on tietenkin tärkeää että me antaisimme sellaiset mahdollisuudet että jokainen saisi oven raolleen työelämään koulutuksen polun alkuun ja ikään kuin sellaisen merkityksellisyyden kokemuksen elämäänsä mitä työ voi tuoda mitä aiemmassa keskustelussa täällä sivuttiin mutta samanaikaisesti niin kuin aiemmassa keskustelussa todettiin sekin työllisyystilanteemme ei ole kovin häävi haluaisin kysyä työministeriltä työministeriltä viime kaudella nuorisotakuun osalta muistan tulleen vahvaa kritiikkiä sen mallin byrokraattisuudesta yrittäjien näkökulmasta me tiedämme että tässäkin tapauksessa tämä nuorisotyöttömyys hoituu parhaiten ei millään muulla kuin sillä että nuoret saavat työpaikkoja ja yrityksistä niitä pitäisi löytyä onko meillä mitään keinoja avata ovia sinne yrityksiin paremmin niin että nimenomaan nuoret ihmiset saisivat sen ensimmäisen mahdollisuuden astua työpaikkaan mitkä ovat toimenpiteet ikään kuin siihen eivät pelkästään nämä tukimuodot vaan miten näette tämän kokonaisuuden nimenomaan nuoret yrittäjät ja sitä kautta polku työelämään

edustaja saarikko nosti kyllä hyvin tärkeän asian esille koska tämähän on se mitä nuorilta itseltään oli kysytty miten he kokivat tämän jos se on yhtään vaikeaa jos se on yhtään hankalaa jos koetaan että pitää käyttää kaiken maailman lippulappusia niin kyllähän se jää tekemättä siitä pitää tehdä paljon matalamman kynnyksen toimintaa tässä tullaan nyt siihen tämän uuden hallituksen linjaukseen että päästään tästä turhasta sääntelystä byrokratiasta eroon ja tämä on yksi alue missä näistä pitää päästä eroon ei nuorilla ole aikaa eikä mielenkiintoa tutustua mahdottoman vaikeisiin vaikeisiin asioihin vaan sen pitää olla mahdollisimman simppeli sekä yrittäjälle että sille nuorelle niin että he kohtaavat toisensa ja sitä kautta sitten päästään eteenpäin todella hyvä kysymys viimeinen

puhemies itse ajattelisin että tuohtumus salissa ei niinkään johdu siitä etteikö ymmärrettäisi että on rajalliset määrät rahaa vaan se johtuu siitä että kun katsotaan hallituksen lukuja ja toisaalta viestiä niin tuntuu että ne eivät täsmää nytkin on puhuttu siitä että nimenomaan ne kaikista heikoimmassa asemassa olevat nuoret halutaan tavoittaa mutta jos me mietimme vaikka etsivää nuorisotyötä ja siihen kohdistuvia leikkauksia niin se tuki on ollut kaikista tärkeintä mitä pienempi kunta on kyseessä nyt kun sitä etsivää nuorisotyötä leikataan niin se voi niiden pienempien kuntien kohdalla esimerkiksi tarkoittaa sitä että kun saa sitä tukea niin se lakkautetaan kokonaan tai resurssit resurssit vähenevät hyvin paljon samaan aikaan me puhumme nuorista jotka asuvat haja asutusalueella missä palvelut ovat muutenkin jo kaukana ja silloin syntyy aika suuri huoli vielä erityisesti näistä nuorista miten hallitus katsoo miten tulevaisuudessa pystytään kantamaan kaikki nuoret hyvän elämän piiriin valtakunnallisesti

yhden luukun periaatteella pystymme tarjoamaan nuorille palveluja kyse kyse ei ole yksittäisistä hankkeista mitkä tämän ongelman ratkaisevat vaan koko meidän palvelujärjestelmästämme ja siitä että toimitaan se on vähän uusi toimintakulttuuri tiedän sen koska olen nähnyt aika aika lailla sisältä tätä järjestelmää että ei ole välttämättä aina ihan helppoa eikä osata toimia sektoreiden välillä tässä esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelut opetuspuolen asiat nuorisopalvelut ja työllistämis ja työllisyyspalvelut tämä

kesällä toimeksi saaneena julkaisi oman selvityksensä siitä kuinka paikallista sopimista tulisi kehittää täällä vasemmistossa sydän syrjälläni odotin sitä hietalan selvitysmiehen raporttia mutta täytyy lohdutuksella todeta että hietala on tarttunut oikeisiin asioihin eli yleissitovan työehtosopimuksen kunnioittamiseen ja niin edelleen nyt kysyisinkin ministeri lindströmiltä oletteko se airut joka tässä hallituksessa haluaa sitoutua niihin selvitysmiehen teeseihin että ei pakoteta paikalliseen sopimiseen sopiminen ei saa olla sanelua sen pitää olla aitoa avoimuuteen pohjautuvaa sopimista ja yhtä lailla onko niin että tämä hallitus ei edistä pakkoa vaan se tuo tämän asian kolmikantaiseen valmisteluun ja sitä kautta se virtaa niin kuin edelleen on mennyt eli

kysymys minulla on tässä selvitys käsissäni ja kun sen tänään sitten harri hietala luovutti minulle niin totesin julkiselle sanalle kyselyihin kun mentiin yksityiskohtiin että nyt hallitus sitten tutustuu siihen mitä selvitysmies ehdottaa hänen toimeksiantonsa oli selvittää mitkä ovat mahdollisuudet edetä paikallisessa sopimisessa tässä ei ole kyseessä pakkolaki tämä vahvistaa yleissitovuutta tällä ei kavenneta sopimisen vapautta vaan lisätään sitä ja tämä on minun mielestäni tärkeä jos tämä tehdään ja toivottavasti kun se tehdään oikein niin tämä tulee mullistamaan suomalaista työelämää positiivisella tavalla tässä vaiheessa johonkin yksityiskohtaan vastaaminen on tietenkin liian aikaista koska tätä selvitystä ei ole käsitelty vielä hallituksen sisällä millään lailla se on tänään minulle luovutettu eli olen tutustunut myös vasemmistoliiton ideoihin ja toivottavasti lähetätte minulle teidän omat ajatuksenne liittyen paikalliseen sopimiseen

arvoisa rouva puhemies on ilo kuulla että lindström on sitä mieltä että yleissitovuuteen ei tulla tässä kohtaa koskemaan minä ainakin haluan tulkita tätä asiaa niin ja toivonkin että me voimme yhdessä todeta tässä samalla kyselytunnilla että palkkaukseen ei kosketa paikallisella sopimisella me haluamme torjua sen että saksan tämän kautta piilotellusti mikä selvitysmiehen raportissa on kätketty kuitenkin siihen toiseen vaihtoehtoon eli työnantajilla on oikeus aloittaa ne keskustelut siitä taloudellisesta tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta mikä on yrityksessä se ei voi olla meidän agendallamme tässä tilanteessa meidän pitää pystyä torjumaan se että yritysjohdon virheellisistä arvioinneista johtuen taloudellinen tilanne on heikentynyt huonon kaupan johdosta se ei voi tarkoittaa että elinkeinoelämään luodaan keinotekoinen kilpailuasetelma jolloin palkkoja voidaan työnantajan toimesta lähteä neuvottelemaan alaspäin

kysymystä löytänyt mutta ajatuksen kyllä ja kuten sanoin tämä selvitys on luovutettu tänään ja nyt hallitus sitten perehtyy siihen ja kun hallitus on perehtynyt siihen jokaiseen yksityiskohtaan sen jälkeen se linjaa miten se aikoo tässä asiassa edetä eli tässä tilaisuudessa en kerro

edustaja myllykoski

meidän täytyy myös todeta se tosiasia että kun talous on tiukalla niin kaikkia saavutettuja etuja ei voida enää pitää joitain uudistuksia täytyy tehdä ja ensisijaisen tärkeä asiahan on työpaikkojen säilyminen ja työpaikat eivät säily jos ei mitään uudistuksia tehdä koska rahat on loppu vetoankin nyt sosialidemokraatteihin ja vasemmistoon siinä että kun näitä neuvotteluja käydään työmarkkinajärjestöjen kanssa niin haetaan sellaista kompromissia siihen ettei tule näitä kipeitä päätöksiä jotka esimerkiksi ovat vaikka lomarahaleikkauksia jotka nyt ollaan jo valittu koska vaihtoehtojahan oli olemassa esimerkiksi kolme minuuttia lisää työaikaa mutta mitään vaihtoehtoa ei ole esitetty sosialidemokraattien toimesta ei ensimmäistäkään vaihtoehtoa se ei ole vaihtoehto että sanotaan että viisitoistatuhatta henkilöä saa työllistymispaikan ei se ole työpaikka se on työllistymispaikka ja näitä työpaikkoja pitäisi synnyttää muillakin keinoilla
olikohan tässä nyt kysymystä edustaja myllykoskella on
arvoisa rouva puhemies edustaja niikko rumana asiana voin teille kertoa että jos työmarkkinat tuolla filosofialla vapautettaisiin että voitaisiin palkoilla ruveta kilpailemaan niin rakennusliiton taholta on annettu ymmärtää että mikäli näin tapahtuisi että palkoilla voidaan kilpailla ei olisi alalla yhtään suomalaista työntekijää ne tuotettaisiin aivan jostain muualta ja suomalainen työntekijä jäisi vaille työtä jos me lähdemme palkkakilpailuun niin että paikallinen sopiminen mahdollistaa sen että ihmisten palkoista voidaan sopia niin yritykset lähtevät kilpailemaan keskenään siitä ja kuka halvimmalla tekee se tekee työt

pääministerin sijainen timo soini oletteko kanssani samaa mieltä että suomalaiselle työmiehelle ja rakennustyömiehelle pitää luoda mahdollisuudet tehtä töitä tässä maassa

rouva puhemies olen täsmälleen samaa mieltä että rakennusmies ja putkimies rekanen tai joku muu tarvitsee työtä tarvitsee edellytykset ja me tarvitsemme tätä kautta kannattavaa yritystoimintaa jos meillä ei ole kannattavaa voittoa tuottavaa yritystoimintaa kasvua ja vientiä niin meillä ei ole palkkoja mitä nostaa meillä on työnantajapula meillä on pula niistä ihmisistä jotka ottavat vastuuta ja työllistävät ihmisiä ja olen

todella iloinen siitä että edustaja myllykoski otti suomalaisen työmiehen edun esiin se ei nimittäin ole minkään sortin muukalaisvihamielisyyttä vaan se on suomalaisen työmiehen puolustamista

arvoisa rouva puhemies olettaisin että työministeri on ja siksi kysyn kuitenkin varmuudeksi tutustunut saksan peter hartzin johdolla tehtyyn työreformiin talousvaliokunta oli tutustumassa pari viikkoa sitten berliinissä tähän asiakirjaan ja vähän olosuhteisiin saksa oli vuonna kaksituhatta suunnilleen samanlaisessa taloudellisessa tilanteessa kuin suomi nyt siitä selviytymiseen on olennaisesti vaikuttanut se että työmarkkinat modernisoitiin niin että myös paikallinen sopiminen palkoistakin oli

arvoisa puhemies juuri tämä ajatus minkä edustaja lehti heitti heitti tuossa on on oikea että meidän täytyy vain muuttaa tätä suomalaista työelämää siinä

muuten me emme selviä tästä haasteesta missä me olemme se on minun mielestäni käsittämätöntä että minua syytetään siitä että en en puolusta suomalaista duunaria istumalla tässä hallituksessa ja olen milloin ekn juoksupoika milloin astrid thors onhan tämä nyt kummallista minä itse ymmärrän sen niin että silloin kun meillä on yrittäjiä ja meillä on työnantajia niin menee myös työntekijöillä hyvin koska on työpaikkoja ei minulle kerta kaikkiaan aukea tämä kritiikki siis siitä että tässä on jokin vastakkainasettelu sitä minä en halua olla tukemassa ja olen tänään sanonut ääneen senkin että en halua suomeen mitään kaksi euroa tunnissa työpaikkoja en

luetteloon esitetään yhteensä seitsemän maata albania bosnia ja hertsegovina kosovo makedonia montenegro serbia ja myös turkki näitä maita pidettäisiin siis turvapaikkahakemuksia käsiteltäessä turvallisina alkuperämaina jolloin niiden kansalaisten hakemukset voitaisiin käsitellä nopeammin yksi tällä listalla olevista maista on siis turkki on erittäin vaikea nähdä että turkin ihmisoikeustilanne olisi viime aikoina parantunut niin paljon että sitä voitaisiin automaattisesti pitää turvallisena lähtömaana myös suomen ulkopolitiikan kannalta hallituksen linja herättää nyt kysymyksiä hallituksen kannasta voi saada sen käsityksen että suomen kanta turkin ihmisoikeustilanteeseen on muuttunut turkin esimerkiksi ollut yksi suurimmista ongelmista ongelmista neuvotteluissa turkin mahdollisesta eu jäsenyydestä tästä aiheesta keskustellaan tänään eurooppa neuvoston illallisilla ja kysyn nyt ulkoministeriltä ettekö näe turkin mukanaoloa tällä listalla laisinkaan ongelmallisena miten arvioitte turkin turkin ihmisoikeustilannetta ja kurdien asemaa onko suomen virallinen kanta nyt se että turkin ihmisoikeustilanne on kaikilta osin hyvä ja eroavatko suomen ja esimerkiksi ruotsin arviot tältä osin

aivan ensiksi hallituksen maahanmuuttopolitiikka lähtee siitä että niihin maihin jotka ovat turvallisia voidaan palauttaa tämä on se peruslähtökohta sitten mitä tulee turkkiin turkki turkki on eu hakijamaa samalla lailla kuin nämä muutkin ja hallituksen kanta on se että ei voi olla pyrkimässä euroopan unioniin hakijamaana jos ei ole määriteltävissä turvalliseksi ja jos turkki ei olisi turvallinen maa niin miten siellä turvassa sitten olisi yksi viiva kaksi miljoonaa syyrialaista pakolaista ei mitenkään totta kai turkin hallitus on myös kovakourainen mutta siellä on esimerkiksi pkkn terroria ja nyt pommiräjäytyksiä mahdollisesti isilin tekemiä se maa tarvitsee meidän tukeamme se tarvitsee yhteistoimintaa ja sillä lailla että turkki pidetään prosessissa mukana meillä on dialogi ja vaikutusmahdollisuus sitten keskustella turkin kanssa

puhemies kysymyshän on siitä että turkin ihmisoikeustilanne on nimenomaan ollut yksi suurimmista ongelmista neuvotteluissa turkin mahdollisesta eu jäsenyydestä elikkä tämä ongelma on olemassa muuten nämä neuvottelut olisivat edenneet jo kauan sitten suotuisaan suuntaan kysyn ministeri soinilta ja olisi ehkä kiinnostavaa myös näin valtavan pakolaiskriisin keskellä kuulla vähän laajemminkin miten hallitus arvioi yksittäisten maiden turvallisuutta nimenomaan turvapaikanhakijoiden kannalta
arvoisa rouva puhemies turkki on aivan tämän suuren pakolais ja ja maahanmuuttokriisin hallinnassa ja ja tässä tarvitaan myös yhteistyötä puhuin venäjän ulkoministeri sergei lavrovin kanssa ja totesimme yhdessä että laaja alainen kansainvälinen yhteistyö joka nimenomaan tähtää konfliktin ratkaisuun syyriassa konfliktin ratkaisuun irakissa on se tapa jolla tähän vaikutetaan kaikista voimallisimmin

pakolaisstatusta koska nämä maat ovat turvallisia maita joissa on kyllä alempi elintaso kuin meillä mutta joissa ei ole hengenvaaraa sen takia hallitus ajaa tätä

arvoisa puhemies minä haluaisin kysyä kun tästä hallituksen politiikasta myöskään maahanmuuttokeskusteluissa ei ota selvää että kumpaa linjaa ajatte minusta on oivallista huomata että nämä kriisit jotka maailmalla ovat tekevät nyt valtavan ison joukkovirran myöskin eurooppaan ja minusta näitä kriisejä pitäisi pyrkiä myöskin suomalaisvoimin ratkaisemaan ja nyt kun katsomme teidän politiikkaanne niin kova pettymys on se että sanoista ei ole siirrytty tekoihin se on aika iso juttu että kaikilla tasoilla näitä tekoja ei tunnu syntyvän ja sen takia minusta oli hienoa se että te pääministerin sijainen soini juuri sanoitte että tähän syyrian kriisiin pitäisi jollakin tavalla puuttua mutta kehitysmäärärahoissa tai myöskään näissä kriisinratkaisurahoissa tämä linja ei näy ja sen takia minusta meidän pitäisi pystyä ennen kuin meille syntyy pakolaisvirtoja ratkaisemaan omalta osaltamme mukanaolo näiden kriisien ratkaisussa ja minusta me olemme nyt selityksen velkaa koska minulla on esimerkiksi tuolla lehterillä kokonainen bussilastillinen harjavallasta missä on pakolaiskeskus ja paljon syyrialaisia pakolaisia minusta olisi tärkeätä että kertoisitte miksi me emme voi myös näitä kriisejä

rouva puhemies suomi ajaa kokonaisvaltaista ratkaisua tähän hallituksen toimenpiteet tehoavat ja se on aivan selvä että ne eivät synny käden käänteessä mutta nyt jo on tehty uusi arvio suomeen tulevasta pakolaisvirrasta se laski voimakkaasti aikaisempi ennuste oli viisikymmentätuhatta nyt se on runsaat kolmekymmentätuhatta nämä tarvitsevat kaikki toimenpiteet turvalliset maat neuvottelut itse käynyt neuvotteluja palauttamissopimuksesta irakin ulkoministerin kanssa ja sitten kyllä hallitus on kaavailemassa lisäbudjettia nimenomaan paikan päällä auttamiseen koska se on paljon tehokkaampaa se on paljon inhimillisempää ja sillä me vältämme ihmissalakuljettajien iljettävät asiat joissa ihmiset jopa tukehtuvat rekkakontteihin

puhemies oletteko ministeri soini kanssani samaa mieltä siitä että on hieman harhauttavaa puhua vain turvallisista maista meidän pitäisi puhua turvallisista alueista joita on myöskin näissä maissa jos me puhumme vain maista niin silloin me suljemme pois aika paljon mahdollisuuksia palauttaa palauttaa esimerkiksi niitä henkilöitä jotka tällä hetkellä ovat oikeudettomasti suomessa

ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja salolainen totesi jälleen ytimen niin kuin hänellä on tapana ollut hyvin tiivistää siihen ei mennyt edes koko minuuttia juuri tästä on kysymys somalimaassa irakissa monessa maassa on turvallisia alueita jotka pitäisi voida luokitella sellaisiksi alueiksi että kun sieltä on tullut niin voidaan myös sinne palauttaa tämä on tämä on järkevää mutta myös inhimillistä

seuraava kysymys edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies hallitus on tänään hyväksynyt niin sanotut niin sanotut liitännäislakimuutokset jotka seuraavat avioliittoinstituution muuttamisesta sukupuolineutraaliksi meillähän on vuodesta kaksituhattakaksi ollut käytössä hyvä yleiseurooppalainen käytäntö jossa meillä on erikseen parisuhdelaki samaa sukupuolta oleville ja avioliittolaki eri sukupuolta oleville nyt hallitus on kuitenkin muuttanut tätä ja tämä tulee aiheuttamaan erittäin suuria muutoksia uskonnonvapauslakiin translakiin parisuhdelakiin sekä myöskin adoptiolain tulkinnan uudelleen olisin kysynyt asianomaiselta ministeriltä oliko hallitus tästä aiheesta tänään istunnossaan yksimielinen eli olivatko kaikki hallituspuolueet näitten esitysten takana

hallituksen ja eduskunnan tekemän päätöksen ja on istunnossaan ollut yksimielinen

ministeri berner esitteli tänään tämän asian valtioneuvostossa puolestani koska olin estynyt minulta on tänään kyselty miten tälle asialle nyt sitten käy jatkossa että olenko estynyt jatkossakin tämä asia tulee ensi viikolla tänne eduskuntaan käsittelyyn ja enhän minä voi vastuutani paeta kyllä minun täytyy tämä asia tänne tuoda pyydän

esityksessä arvioidaan että maistraatin työmäärä voisi lisääntyneitten siviilivihkimysten myötä hetkellisesti kasvaa mutta suurempaan kasvuun ei uskota kuitenkin tässä jätetään huomioimatta se että kristilliset kirkot jotka suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisistä eivät ole vielä muodostaneet kantaa tähän uuteen tulevaan tilanteeseen on hyvin mahdollista että kun avioliittokäsitys tällä tavalla perusteellisesti muuttuu niin osa kirkkokunnista saattaa luopua sitten myös vihkimisoikeudesta tämä varmastikin tulee lisäämään sitten siviilivihkimysten määrää ja kasvattamaan myöskin maistraattien kuluja olisiko nyt tarpeen arvioida esimerkiksi tältä osalta tätä esitystä uudelleen ja onko tätä näkökulmaa ylipäätänsä huomioitu tässä esityksessä

puhemies totta kai näitä kaikkia näkökulmia on arvioitu mutta siitä huolimatta on lähdetty viemään tätä asiaa eteenpäin tiedostan kyllä sen että tässä voi jonkunlaista painetta tulla sinne maistraatteihin ja sitten näiden siviilivihkimisten määrä voi voi tosiaan nousta mutta olen käsittänyt niin että tässä nyt ei kuitenkaan puhuta mistään valtavista määristä

esiin aivan tärkeä pointti tämä esityshän on tullut edelliseltä hallitukselta ja hanke on peritty sieltä tämä ei siis ole muuttanut kenenkään nykyisen ryhmän tai hallituksessa olevan puolueen avioliittokäsitystä millään tapaa vaan asia tullaan tietenkin käsittelemään koska siihen on sitouduttu edellisellä vaalikaudella kysyn asianomaiselta ministeriltä kun muistini tahtoo pettää onkohan tästä asiasta hallitusohjelmassa jotain sitovaa kirjausta vai tullaanko tämä käsittelemään käsittelemään omantunnonkysymyksenä jolloin jokainen voi äänestää aivan kuten haluaa siitä riippumatta onko hallituksessa tai ei

arvoisa arvoisa puhemies virkistän muistia ei ole kirjausta näin ollen tulkitsen asiaa niin että se on omantunnonkysymys

puhemies on totta että lain hyväksyminen ja voimaantulo varmasti aiheuttavat lisäpohdintaa kristillisissä kirkollisissa yhteisöissä ja uskonnollisissa yhteisöissä joilla nyt on vihkimisoikeus kukin tekee sitten tahollaan omia ratkaisujaan siinä aikataulussa kuin pystyy edustaja essayah nosti esiin sen muutoksen joka tulee muuhun lainsäädäntöön muun muassa adoptiolakiin tämän uuden tasa arvoisen avioliittolain voimaan tullessa helposti syntyy mielikuva siitä että adoptio uudessa tilanteessa tarkoittaisi sitä että samaa sukupuolta olevien välisessä avioliitossa ilman muuta sitten voi adoptoida lapsia kysyisin oikeusministeriltä onko niin että adoptiosta tulee uuden lain myötä jokin subjektiivinen oikeus vai onko niin kuin nykyäänkin että adoptio kussakin yksittäisessä tapauksessa perustuu aina tarkkaan harkintaan ja tutkimiseen onko tämä pariskunta onko tämä perhe soveltuva adoptioperheeksi

arvoisa puhemies ohuen oikeusoppineisuuteni kautta on tietysti vähän hankalaa vastata tällaiseen yksityiskohtaiseen kysymykseen voisin kuvitella että adoptioasia on niin vakava juttu että ei siinä mitään ohituskaistaa ole tarkoitus rakentaa vaan aina arvioidaan jokainen tapaus erikseen koska tässä on kyseessä kuitenkin erittäin iso päätös mutta jotta en puhu itseäni itseäni pussiin niin lupaan selvittää asian ja vastata edustajalle tähän kysymykseen

ehditään ottaa vielä yksi kysymys edustaja rydman

rouva puhemies tärkeä ja olennainen kysymys nimenomaan hallitus lähtee siitä että niiden joilla on todellinen turvapaikan tarve asiat selvitetään mutta meillä täytyy olla myös järjestelmä sitä varten että jos ihmiset eivät tätä normia täytä ja nyt on aivan ilmiselvää että kaikki eivät niin tee niin heidät voidaan lain ja sopimuksen perusteella palauttaa

sinne on on kirje lähtenyt jarno syrjälä ulkoministeriöstä on on tässä ollut aktiivinen ja myöskin suurlähettiläs pekka hyvönen me viemme tätä asiaa tarmolla eteenpäin ja meillä on hyvät mallit ja yhteistyö myös pohjoismaihin että me saisimme samantyyppisen palautussopimuksen heidän kanssaan jotta turvapaikat menisivät todellisessa tarpeessa oleville ja saataisiin voimakas signaalivaikutus sinne että ei kannata maksaa itseään kipeäksi ihmissalakuljettajille ja rosvoille ja ottaa isoa riskiä koska jos et normeja täytä niin sinut palautetaan

rouva puhemies kuten tässä aikaisempien kysymysten aikana muun muassa ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja salolaisen kysymyksessä meidän pitää tutkia myös nämä osat osat niin irakin suhteen somalimaan suhteen kuin kaikkien muidenkin mahdollisten maiden suhteen joihin näitä asioita voidaan soveltaa tämän täytyy olla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään kolme minuuttia

keskustelun aloittaa edustaja rydman

muistutan edustajia että myös kolmen minuutin puheenvuorot voi pitää sieltä paikalta

arvoisa rouva puhemies ensimmäisenä haluan kiittää kansalais aloitteen tekijöitä siitä että nostitte keskusteluun tämän tärkeän aiheen ja saitte kerättyä tämän reilu viisikymmentätuhatta allekirjoitusta mikä kansalaisaloitteeseen vaaditaan kansalaisaloitteessanne vaaditaan törkeiden seksuaalirikosten minimirangaistukseksi minimirangaistukseksi vankeutta jonka kesto määräytyy teon vakavuusasteen mukaan nykyinen lainsäädäntö ei vastaa kansalaisten oikeudentajua olen aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä että suomen rikoslaki suhtautuu aivan liian kevyesti törkeisiin rikoksiin joista lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat ääripää tällaista suopeutta on hyvin vaikea ymmärtää perusteluksi ei riitä se että vankeudenhoidon kuluja ei ole varaa kasvattaa on selkeä arvovalintakysymys millaisen signaalin lainsäädäntö antaa törkeään rikokseen ryhtyvälle uhrin kärsimys tulee ottaa myös vakavasti eivätkä kauniit sanat tässä paljon auta arvoisa puhemies suomen lainsäädäntö ajaa rikollisten etua lasten edun kustannuksella muullakin tavoin lievän rangaistuksen lisäksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun ei juuri koskaan tarvitse suorittaa koko rangaistustaan vankilassa vaan hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen viimeistään silloin kun rangaistuksesta on jäljellä kolmasosa jos rikoksentekijä on niin kutsuttu ensikertalainen eli ei ole istunut vankilassa viimeiseen kolmeen vuoteen vapautus tapahtuu viimeistään rangaistuksen puolessavälissä ja alle kaksikymmentäyksi vuotias istuu vankilassa kolmasosan tuomiostaan tilanne on päälaellaan meidän lainsäätäjien tehtävä on suojella kansalaisia ja erityisesti lapsia mutta totuus on ikävä kyllä toinen onkin syytä tunnustaa että me kansan valitsemat päättäjät olemme tässä tehtävässä pahasti epäonnistuneet arvoisa puhemies suositankin eduskunnalle kaksi konkreettista toimenpidettä joilla parannetaan lapsen ja nuoren suojelemista seksuaalirikollisilta ensimmäisenä ennalta ehkäisevät toimet helsingin poliisin mukaan seksuaalirikollisten uhrit ovat yhä nuorempia tilanne on entistä vääristyneempi lapsille suunnatuilla nettisivuilla rikollisen on helppo esiintyä lapsena tai nuorena ja toteuttaa seksuaalista hyväksikäyttöä esimerkiksi kameran välityksellä osassa tapauksista nettikontaktit johtavat tapaamiseen jossa syytetty on uhrin kanssa yhdynnässä erityisesti lapsen internetin haitallisilta lieveilmiöiltä on ensisijaisen tärkeää ja tulee toteuttaa sekä rikosten torjuntaa tehostamalla rangaistuksia koventamalla että nuorten internetin käyttäjien turvallisuuskasvatusta parantamalla isossa britanniassa on todettu toimivaksi seksuaalirikosten ennaltaehkäisykeinoksi turvanappi se on internetjärjestelmä joka liitetään erityisesti lasten ja nuorten suosimille keskustelupalstoille ja jota painamalla voi helposti ilmoittaa turvattomasta tilanteesta tällä vaalikaudella hallituksen onkin syytä selvittää miten järjestelmä saadaan käyttöön meillä arvoisa puhemies vielä toisena ehdotuksena toimenpiteenä suositan kansalaisaloitteen hyväksymistä meillä tulee olla uskallusta nostaa lainsäädäntö seksuaalirikosten torjumisessa yleiseurooppalaiselle tasolle tasolle korottaa seksuaalirikosten rangaistusasteikkoa näillä kahdella toimenpiteellä pääsemme oikeudenmukaisempaan suuntaan ja me varmasti tämän myös yhdessä tunnustamme
arvoisa

rouva puhemies kansalaisaloitteita tarvitaan demokratiassa uudentyyppisen osallistumisen muotona kiitos siitä että tällainen kansalaisaloite on saatu aikaiseksi tässä käsillä olevassa kansalaisaloitteessa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta käsitellään tärkeänä kysymyksenä lapsen aseman parantamista asianmukaisemmilla rangaistuskäytännöillä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten tuomioiden alhainen pituus on aiheuttanut julkisuudessa runsaasti keskustelua kuitenkin aivan kuten aloitteessakin todetaan lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on kysymys vakavista perus ja ihmisoikeuksien loukkauksista tältä kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti perustuslaissa suojatut oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan arvoisa puhemies hallitusohjelman tavoitteena on selvittää että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua ja että rikoksista annettavat annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen lisäksi lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan lainsäädäntömenettelyn ensiasteeksi olen myös itse tehnyt lakialoitteen lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistusasteikon jo yli sadan kansanedustajan allekirjoitus ja haluan kiittää teitä kaikkia siitä että olette arvoisa puhemies kansalaisaloitteen aiheellisuus on siinä että aloitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan siis vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa törkeästä raiskauksesta on säädetty rangaistukseksi vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on säädetty rangaistukseksi vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta rangaistusasteikko mahdollistaa siis sen että annettu tuomio voi olla ehdollinen tässä kansalaisaloitteessa on siis se

törkeästä

pääsääntönä asteikon alapäästä tuomittaessa

tämä johtuu siitä että rikoslain mukaan

ilmenevä tekijän

arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloite on mitä tervetullein se vastaa siihen kysymykseen joka kansalaisilla usein on ollut miksi lapsia voidaan kohdella niin kuin heitä kohdellaan ja miksi siitä saatavat rangaistukset ovat niin kevyitä kristillisdemokraatit ovat jo vuosia yrittäneet saada aikaiseksi lainmuutosta jossa nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset saisivat kovimman rangaistuksen lasta tulisi tämänluonteisessa erittäin vakavassa asiassa pitää lähtökohtaisesti sillä tavalla kykenemättömänä puolustamaan itseään että lieventäviä näkökohtia on vaikea nähdä seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa alaikäiselle aina vakavaa vahinkoa vaikka sen seuraukset tulisivatkin näkyviin vasta myöhemmin aikuisuudessa näin ollen vastuu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on aina aikuisella ja jo sen yrityskin on rikos olemme erittäin tyytyväisiä siihen että nyt tässä esitetyssä kansalaisaloitteessa

että ne aikuiset jotka tällaisia tekoja harkitsevat jo alussa ymmärtäisivät että näin ei tule toimia

rouva puhemies tässä edustaja laukkasen puheenvuorossa tuli erittäin hyvin esille se kuinka nämä seksuaalirikokset jättävät uhreille pysyvät ja vaikeat traumat usein nämä asiat tulevat esille vasta vuosien ehkä vuosikymmenien päästä

siinä mielessä tämä uudistus oli toki ehdottomasti oikean suuntainen mutta ei kuitenkaan riittävä on aivan selvää että että silloin kun uhri on alaikäinen hänellä ei välttämättä ole minkäänlaisia keinoja lähteä ajamaan omaa asiaansa etenkään sellaisissa tilanteissa joissa hyväksikäyttäjä kuuluu vaikkapa uhrin lähipiiriin olisinkin kysynyt kun täällä on paikalla ministeri onko mahdollista harkita näitä uudistamisia sen lisäksi että tätä rangaistusasteikkoa kovennetaan

puhemies tämä edustaja essayahin puheenvuoro oli tavattoman tärkeä minun mielestäni tähän rinnalle tarvittaisiin ilman muuta tämä vanhenemissäännösasia siitä keskusteltiin viime vaalikaudella sen pohjalta että teimme edustaja heinosen kanssa asiasta lakialoitteen jonka allekirjoitti satakahdeksan kansanedustajaa mukaan luettuna ministeri itse nyt meillä olisi sitten mahdollisuus edistää tuota asiaa teimme tuossa lakialoitteessa paljon yhteistyötä uhrijärjestöjen kanssa ja he usein kuvasivat että tämä on kuin murha josta jää henkiin minusta se oli aika pysäyttävästi ja koskettavasti kuvattu he toivat esille oikeustapauksia joissa tekijä on myöntänyt teon mutta häntä ei voida asettaa syytteeseen sen vuoksi että tuo vanheneminen on tapahtunut ja se jos jokin on yleisen oikeustajun vastaista toivoisin ministeri että veisit tätä asiaa voimakkaasti

arvoisa rouva puhemies on helppo tukea tässä edustaja essayahin ja edustaja puumalan puheenvuoroja siitä että tässä olisi hyvä tarkistella myös näitä vanhenemisaikoja ne ovat totta kai järjestelmää ajatellen aina haastavia mutta täytyy muistaa että näin vakavissa rikoksissa on monesti niin että nämä ovat niin traumaattisia näille uhreille että nämä rikokset ja ja uhrien oireet voivat tulla itse asiassa esiin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa on erittäin traagista jos todetaan että että tämmöinen rikos on tapahtunut ja sitten se onkin vanhentunut ja sen takia asia on hyvin vakava tätä on syytä kyllä tarkkaan nyt tutkia miten tämä saataisiin kytkettyä tähän kun tarkastellaan sitä mikä on on sopiva ja oikea rangaistusasteikko tämäntyyppisistä rikoksista
arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä koska tällainen rikos on erittäin vakava ja sanoisinko inhottavakin että mitä mieltä ministeri on siitä että otettaisiin käytäntöön varsinkin uusijoille sellainen neljän pn rangaistus eli pilit pölkylle ja piät pois mitä mieltä olette siitä rangaistuksesta

arvoisa puhemies on hyvä kuulla se että täällä ollaan yksimielisiä siitä että eduskunta varmasti voisi olla samaa mieltä asiassa jossa tätä rikoksen rangaistusajan vanhenemista pidennettäisiin ja toivottavasti ministeri siitä saa jotain aikaiseksi mutta itse kysymys minkä haluaisin ministerille esittää on tämä että kun kansalais aloitteessa esitetään konkreettisesti näin olisi kaksi vuotta vankeutta törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä niin kuinka paljon tämä maksaisi yhteiskunnalle koska tämä on se ensimmäinen kysymys jota varmasti hallituksessa joudutaan pohtimaan toivoisin sitten että siitä käytäisiin uudelleen keskustelua että mistä me ne rahat kaivamme koska pelkään pahoin että tällaisessakin hyvässä kansalaisaloitteessa ensimmäinen asia mitä mietitään on se mistä saadaan rahaa toivon että tämä asia ei jää sen tähden toteuttamatta että meillä ei ole siihen osoittaa rahaa meidän täytyisi nyt löytää hyvää tahtoa ja kaivaa se raha jostakin jotta pystytään lakeja kiristämään

arvoisa rouva puhemies on erittäin helppo yhtyä näihin aiempiin puheenvuoroihin joissa joissa tuotiin esille nämä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisajat se tarkastelu on tärkeä asia koska niin kuin täällä todettiin nämä nämä traumat monesti tulevat esille vasta vanhemmalla iällä ja ja se patoutunut patoutunut tuska ja ja vääryys mikä on mikä on siellä ihmisen sisällä tulee sitten voimakkaana esiin myöhemmin ja sen takia olisi tärkeätä että näitä vanhentumisaikoja tarkastellaan kysyisin ministeriltä tässä yhteydessä tuossa aloitteessa viitataan siihen että on monia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia joissa minimirangaistus on sakkoja ja ja silloin tämä aiempi hyvä lainsäädäntö siitä että lasten parissa työskentelevien rikosrekisterit tarkistetaan kun haetaan työhön työhön tämmöisiin tehtäviin vaatisi myös tarkistamista onko teillä tietoa siitä miten hyvin on toiminut tämä lainkohta että nämä rikosrekisteriotteet tarkistetaan ja kuinka paljon sieltä on tullut esille niitä tapauksia joihin on täytynyt puuttua
vielä edustaja hakkaraisen vastauspuheenvuoro ja sitten ministerin vastausvuoro
arvoisa rouva puhemies minä ajattelin tuosta edustaja oinosen hyvästä esityksestä että meillähän on on semmoinen järjestelmä että

jos uusii niin rattijuopumuksissa voi joutua menettämään tekovälineen valtiolle taikka aserikoksissa ase lähtee valtiolle taikka talousrikoksissa seuraamukset ovat aika kovia siellä omaisuutta lähtee miksi näitä jotka

tämmöisen rikoksen ei voi niin sanotusti kuohia sitä ei sen jälkeen varmasti uusi ainakaan sitä rikosta

arvoisa puhemies ensinnäkin tärkeä aloite ja erittäin herkkä asia tässä kiinnitetään kyllä huomiota tosi tärkeään ja ja usein esiin nousevaan kysymykseen silloin kun lapsiin kohdistuu joitain seksuaalirikoksia nythän hallitusohjelmassa kiinnitetään jo huomiota siihen että että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa siihen teon moitittavuuteen ohjelman mukaan tätä tasoa tarkistetaan muun ohessa nimenomaan näitten rikosten kohdalla ja

siellä on menossa tämä oikeustajuhanke jossa tätä tietysti myös tutkitaan muihin pohjoismaihin verrattuna suomelle on kuitenkin ominaista tämmöinen että meillä on aika vähäisiä vaihtoehtoja näistä seuraamuksista ja se koskee esimerkiksi ehdottoman ja ehdollisen vankeuden yhdistelmää joka puuttuu suomen järjestelmästä kokonaan tämän meidän hallituksen strategisen ohjelman mukaan tässä yhteydessä kannattaa tarkastella myös ehdollisen vankeuden tehostamista ehdottomalla vankeudella ja tämä täytyy ilman muuta ottaa tarkasteluun täällä tuli ihan konkreettisia kysymyksiä ja ensimmäinen oli tämä edustaja puumalan ja edustaja essayahin ja monen muun esiin nostama vanhenemissäännös muistan hyvin että olen itse allekirjoittanut tämän ja se tarkoittaa sitä että olen oikeasti sitä mieltä ja vien kyllä nyt tätä asiaa tämä oli varsin ponteva ja hyvä huomio eteenpäin katsotaan katsotaan mihin muiden hallituspuolueiden tuella tässä asiassa päästään silloin kun tätä asiaa nyt sitten ruvetaan viemään eteenpäin edustaja niikko kyseli kustannuksista sille vankivuodelle jos se kokonaan vankilassa vietetään on laskettu hinnaksi noin seitsemänkymmentätuhatta euroa tässä kohtaa aina kun puntaroidaan näitä kustannuksia ja sitten toisaalta sitä että rikoksesta pitää saada rangaistus ja varsinkin tämmöisistä rikoksista on hyvin vaikea nähdä sitä minään taloudellisena

edustaja jokinen kyseli näistä rikosrekisterimerkinnöistä sinnehän merkitään myös neljää kuukautta lyhyemmät vankeusrangaistukset ja sinne rekisteröidään pääsääntöisesti vain vankeusrangaistukset sekä niiden sijasta tai ohessa tuomitut valvontarangaistus yhdyskuntapalvelu ja sakko siihen rikosrekisteristä annettavaan otteeseen merkitään kuitenkin lasten kanssa työskentelevien ja lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä varten myös lapsipornografia ja seksuaalirikoksesta tuomitut sakkorangaistukset mikä on minun mielestäni äärimmäisen hyvä asia loppujen lopuksi tässä vielä totean että tähän asiaan palataan sen jälkeen kun tämä käsittely täällä eduskunnassa alkaa se on saatu maaliin toisaalta sitten tämä oikeustajuselvitys ja tämä huomio tästä rikosten vanhenemisesta otan tämän ilman muuta tosissani tässä yhteydessä kun näitä asioita toivottavasti menee eteenpäin tämä otetaan mukaan kuvaan pahoittelen että joudun poistumaan vaikka on todella tärkeä ja äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu

arvoisa rouva puhemies otan todella ilolla lakivaliokuntaan vastaan tämän kansalaisaloitteen ja uskoisin että me siellä otamme sen käsittelyynkin

kun hallitusohjelmassa on näitä loistavia kirjauksia joiden takana ministeri suoraselkäisesti seisoo niin mielelläni toivon että voisimme käsitellä näiden esitysten kanssa tätä asiaa ja silloin tulisi käsiteltyä myös laajemmin tätä asiaa vaikuttavuusarvioiden ynnä muiden kannalta varmaan etenee tosiaan tässä on kaksi osaa ensinnäkin tämä törkeä tekomuoto lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sen minimirangaistuksen korottaminen kahteen vuoteen se on ihan perusteltua koska sillä me ohjaamme tuomioistuinkäytäntöä kymmenen vuotta on se rangaistusmaksimi ja meidän tehtävämme on täällä ohjata tuomiorangaistuskäytäntöä tuomiorangaistuskäytäntöä lainsäädännöllä jos olemme sitä mieltä että tuomioistuimet eivät sovella lakia oikein meidän on turha puuttua yksittäistapauksiin vaan katsotaan kokonaisuutta ja täällä me saamme sen toimimaan tämä minimihän kaksi vuotta on muuten ihan sama kuin törkeässä raiskauksessa joka löytyy tuosta samasta rikoslain kaksikymmentä luvusta että on perusteltua kun tämäkin tekomuoto on aivan aivan sama jotkut tässä ovat esittäneet väitteitä joita minä en allekirjoita että tämä johtaisi niin paljon

no minun mielestäni joutaa johtaakin mutta kyllähän se tilanne on se että rikoslain kahdessakymmenessä luvussa mutta mutta myös rikoslain kuudessa luvussa yleisissä opeissa on tämmöisiä säännöksiä jos nyt esimerkiksi sattuu niin että sekä uhri että tekijä ovat alaikäisiä ja he ovat vaikka yhdynnässä niin tämä ei kuitenkaan aiheuta sitä että aina määrätään ehdotonta vankeusrangaistusta näitä lieventämisperusteita on olemassa niin että on turha tässä koettaa vesittää tätä asiaa näillä näillä seikoilla no sitten tässä on tämä toinen osa seksuaalipalvelujen ostaminen ynnä muut tämmöiset niin sanotut sakkorikokset joiden minimirangaistusta esitetään nostettavaksi neljään kuukauteen vankeutta tässä perustellaan sitä että nämä sakot eivät näy rikosrekisteriotteessa no näinhän se tietysti on pääsääntöisesti mutta silloin jos tilataan rikosrekisteriote sitä varten että selvitetään voiko henkilö työskennellä lasten kanssa niin se sakkorangaistus jo näkyy rikosrekisteriotteessa

pykälässä muistaakseni on tämä näin ja tämä muutos tehtiin viime hallituskaudella elikkä sen takia tämä muutos on turha muuten toki kannatan minimirangaistuksen nostamista ihan loppuun näistä kustannuksista raha ei voi voi olla ratkaiseva asia vuositasolla tästä törkeästä tekomuodosta on tuomittu noin sata ihmistä ja rangaistuksista noin neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia eli noin puolet voi sanoa karkeasti on tuomittu ehdollisina no jos leikitään ajatuksella että nämä olisivat ehdottomia niin meillä olisi ehkä viisikymmentä vankia vuodessa enemmän ei ole kovin iso kustannuskysymys ja mikä ennen kaikkea hyvää nämä vangit ehtisivät käydä riihimäen vankilassa olevan stop ohjelman eli se on seksuaalirikollisten hoito ohjelma jonka perusteella osa näistä vangeista on pystynyt muuttamaan käyttäytymistään eli nämä hyödyt olisivat paljon suuremmat kuin

arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloite on hyvä esimerkki siitä miten kansalaisten oikeustaju on ristiriidassa annettujen rangaistuksien kanssa kansalaisten mielestä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista annetaan aivan liian matalia tuomioita uhrit ovat puolustuskyvyttömiä lapsia tai nuoria jotka tarvitsevat meidän aikuisten erityistä suojelua tämä on on otettava päätöksenteossa sekä lakien säätämisessä paremmin huomioon pelkkä sakkorangaistus samoin kuin ehdollinen rangaistus on aivan liian lievä lievä teon vakavuuteen nähden lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa sanotaan että tilaisuus tekee varkaan ja siksi onkin tärkeää että minimoidaan mahdollisuus julmaan rikokseen rangaistuksia koventamalla lainsäätäjien on aina oltava heikomman puolella uhrin kannalta on tärkeää että rikoksesta seuraa kunnon rangaistus lastensuojelun keskusliiton tekemän selvityksen mukaan epäilyjen määrä alaikäisten seksuaalisissa hyväksikäytöissä on nelinkertaistunut viidessätoista vuodessa hyväksikäyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet internetin käytön laajetessa seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtääviä kontakteja potentiaalisiin uhreihin voidaan netin keskustelupalstoilla ja muilla sellaisilla sivustoilla jolloin tekijöiden on mahdollista löytää itselleen helpoimmat uhrit tässä myös me vanhemmat olemme avainasemassa meidän vanhempien tulee olla kiinnostuneita siitä mitä lapsemme tai nuoremme netissä tekevät ja sopia netin käytölle pelisäännöt ja varoittaa siellä piilevistä vaaroista rangaistuksien pitää toimia uhkana ja pelotteena jo rikosta rikosta suunnittelevalle pidemmät rangaistukset myös ehkäisevät rikoksien uusimista lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventaminen on toivottava ja toivottu keino ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia

rouva puhemies tässä on pidetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja on ollut erittäin hyviä huomioita tuosta rikoksen vanhentumisesta olen täysin samaa mieltä että murhakaan ei vanhene koskaan ja jos ajatellaan että joku sekaantuu hyvin pieneen lapseen ja harrastaa hänen kanssaan sukupuoliyhteyttä niin kyllä se on tälle niin kuin henkinen murha on helppo yhtyä tähän ministeri lindström lähti mutta ainakin ymmärsin hänen puheestaan että hän on samaa mieltä tosiaan mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen niin hallitushan selvittää tällä hetkellä kansan oikeustajua ja olen itsekin monta kertaa puhunut siitä niin kuin moni täällä salissa että kansan oikeustaju ei erityisesti näissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa kohtaa olisin kysynyt ministeriltä nyt hän ei ole enää täällä että kuinka kauan tämä selvitys kestää koska tämä viisikymmentäkahdeksantuhatta ilmoitusta kyllä minusta on jo aika paljon että mielestäni tämän kohdalla ei varmaan tarvitse enää mitata sitä onko kansan oikeustaju ristiriidassa rangaistusten kanssa ja tosiaan tämä kahden vuoden kahden vuoden nostaminen näissä rangaistusasteikoissa on erittäin erittäin toivottavaa jos minä mietin oman työni kannalta tuomioistuimessa ja holhoustoimien edunvalvonnassa niin en minä oikeastaan inhottavampia papereita ole lukenut kuin lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät asiakirjat sitä tuskaa ja niitä tapahtumia on ammattilaisenkin vaikea käsitellä ja ne tulevat yöuniin ja jos ne tulevat asian käsittelijöillekin ahdistaviksi välillä niin voi vain kuvitella mitä maanpäällistä suoraan sanoen helvettiä nämä ihmiset ovat joutuneet kestämään sitten täällä kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan siitä että näitä tuomitaan ehdollisena ja tuossa edustaja tolvanen ottikin esille juuri näitä määriä määriä kuinka paljon näitä ehdollisena tuomitaan törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö katsoin kohtaa yksi että ollaan alaikäisen kanssa kuusitoista vuotta nuoremman kanssa sukupuoliyhteydessä

vuonna neljätoista on ollut yhteensä satakuusitoista tapausta joista neljäkymmentäkolme on tuomittu ehdollisena minusta se on aika paljon on kuitenkin sukupuoliyhteydestä kysymys tämä on tilastokeskuksen tilastoja vuosilta kaksituhattayhdeksän

kaksituhattakolmetoista oli sitten

kappaletta ja niistä oli kolmenakymmenenäseitsemänä ehdollisena minun on hyvin vaikea nähdä nähdä miksi ne ovat olleet ehdollisia kun täällä on kuitenkin erikseen sitten rikoslain kahdenkymmenen luvun kuudes pykälä joka on tarkoitettu näille lievemmille tekomuodoille siellä on myös lievennys sitten näille jos on joku kahdeksantoista vuotta täyttänyt vaikka mies ja sitten on viisitoista vuotias tyttö ja heillä on seurustelusuhde eli siellä on sitten rajoitussäännös siitä että tämä ei koske näitä asioita kyllä tämä todella todella on paikallaan lisäisin tuohon vielä sen mikä koskee näitä muita rikoksia joissa on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat kuvat ja näiden esittäminen kun siellä on tämä sakkorangaistus niin on se aika lievä jos

arvoisa rouva puhemies vallan kolmijako oppi edellyttää että eduskunta ei puutu riippumattomien tuomio istuinten toimintaan lainsäätäjän tulee silti määritellä se vähimmäisrangaistustaso jota valtakunnassa sitten noudatetaan tässä on käsillä hyvä kansalaisaloite perussuomalaiset ovat myös samantapaisen laki aloitteen tehneetkin ehdollinen vankeusrangaistus näistä törkeistä lapsiin kohdistuvista rikoksista on yksinkertaisesti riittämätön ehdollinen vankeusrangaistus ei aina tunnu rangaistukselta lainkaan tarvitaan kovempi rangaistuksen pelotevaikute mutta myös oikeudenmukainen rangaistus törkeimpiin rikoksiin syyllistyneille yhteiskuntana meidän on otettava ehdoton linja emme voi hyväksyä lapsiin kohdistuvia rikoksia emme voi hyväksyä että pedofiileja työskentelee lasten parissa emmekä voi hyväksyä että seksuaalirikosten tuomiot ovat liian lieviä

arvoisa rouva puhemies kiitos aloitteen tekijöille tästä hyvästä aloitteesta tässähän esitetään että lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön nostettaisiin kahteen vuoteen vankeutta ja käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että ehdolliset tuomiot kyseisistä rikoksista jäävät pois ja vankeus on aina ehdoton lisäksi tässä muutettaisiin seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta siten että rikosten

neljään kuukauteen vankeutta jotta jokaisesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta jää vähintään merkintä tekijän rikosrekisteriin oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisi laajan tutkimuksen lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksista vuonna kaksituhattakahdeksan tulosten mukaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen rangaistusten lukumäärä on viisinkertaistunut tutkimusta edeltäneiden viidentoista vuoden aikana

ankaroitunut sakko rangaistuksen osuus on laskenut ja tuomittujen vankeusvuosien määrä on seitsenkertaistunut kaikista lapsiin kohdistuneista seksuaalisista hyväksikäytöistä tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset ovat pidentyneet vuoden yhdeksänkymmentäyhdeksän lainuudistuksen jälkeen noin seitsemän

olen myös itse lakivaliokunnan jäsen saa asianmukaisen käsittelyn valiokunnan kokouksissa haluan myös nostaa kaksi muuta asiaa esille myös edustaja tolvanen nosti nämä stop ohjelmat rangaistusten ohella tehokasta uusintarikollisuuden ehkäisyä on erilaisten hoito ohjelmien läpikäynti vankila aikana ja näihin tulee kiinnittää jatkossakin huomiota toinen on rikoksen uhrien tukeminen ministeri huovinen sai eduskunnassa läpi viime vuonna uuden sosiaalihuoltolain joka velvoittaa kunnat tarjoamaan rikosten uhreille tarvittavat sosiaalipalvelut myös lähisuhde ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen lisäksi lapsiin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisemiseksi muutettiin tällä kaudella yhteensä neljäätoista lakia viranomaisten tiedonsaannin helpottamiseksi tilanteessa

koventamista ja kansalaisaloitetta siihen liittyen lähes vuotta poliisityössä työskennelleenä ja kaikenlaisia rikoksia kohdanneena voin sanoa kyllä sen että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat mitä törkeimpiä ja ja niitä vakavimpia rikoksia joita joita ihminen voi uhrina kohdata sen takia on on erittäin tärkeää että tämä asia on nyt täällä käsittelyssä tämä kansalaisaloite esittää että

rangaistuksen minimi nostettaisiin kahteen vuoteen ja ja silloin se tarkoittaisi sitä että että rangaistusta ei voitaisi enää sitten määrätä ehdollisena ja ja se johtaisi tuohon ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja se on mielestäni hyvä se heijastelee sitä yleistä moraalia ja oikeudentuntoa joka joka kansalla kansalla on ja ja jo viime vaalikaudella tämmöiseen vasemmistoliberaaliin kriminaalipolitiikkaan joka on meillä ollut vallalla liian pitkään saatiin aikaan käänne ja ja jo viime vaalikaudella seksuaalirikoksiin ja myös muihin rikoksiin tehtiin muutoksia tämä on nyt hyvä että tämä asia jatkuu ja ja tavallaan lainsäätäjän pitää tunnustella sitä kansan yleistä oikeustajua ja moraalia ja sitä käsitystä joka joka siellä on haluan kiittää näitä lahtelaisia naisia pia katajalaa susanna norjaa ja marika sipilää siitä että he ovat laittaneet vireille tämän kansalaisaloitteen ja ja keränneet siihen ne viisikymmentäkahdeksantuhatta nimeä ja tämän aloitteen myötä antavat nyt eduskunnalle erittäin vahvan viestin siitä mihin suuntaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tulisi viedä niin kuin täällä lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen sanoi uskon ja luotan että tämä kansalaisaloite käsitellään lakivaliokunnassa ja eduskunnassa kyllä todella huolella ja vakavasti

arvoisa rouva puhemies

tulisi olla pakollinen pedofiileille kastraation pakollisuus vähentäisi pienten tyttöjen ja poikien joutumista seksuaalirikosten uhreiksi niissä maissa missä kastraatiota käytetään kokemukset ovat olleet hyviä meidän aikuisten tehtävä on suojella lapsia sitä vaatii myös ykn yleissopimus lasten oikeuksista ja sen kolmaskymmenesneljäs artikla pedofiilin satuttama pieni lapsi on kuin vaurioitunut puuntaimi se jää eloon mutta vaurioituu eliniäksi on hyvin perusteltua kysyä onko tällaista inhimillistä kärsimystä aiheuttavia pedofiileja yliymmärrettävä vai onko pakkohoito eli kemialliseen kastraatioon velvoittaminen heidän kohdallaan oikea ratkaisu monelle tarvitaan toki kastraation lisäksi myös muita toimenpiteitä on selvää että mikäli pedofiileille olisi jossain oma hoitoyksikkö sairaudesta puhuminen olisi heille helpompaa ja rikoksia sekä uhreja olisi vähemmän todennäköistä on kuitenkin että pedofiili ei hakeudu vapaaehtoisesti hoitoon koska hän ei tunne olevansa sairas rikoksen uhrille tekijän kastraatiolla on vain vähän merkitystä rangaistuksen oikeudenmukaisuudella tekoon nähden sitä vastoin on suuri merkitys uhrin tulee saada oikeudessa oikeutta rikoksista tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen uhreille tulee myös taata katkeamaton hoitoketju jokaisessa kunnassa tulee olla valmius tukea uhria riippumatta siitä millainen seksuaalirikos on ollut

arvoisa rouva puhemies lähetekeskustelussa on erittäin tärkeä ja kannatettava kansalaisaloite olemme puolustamassa lapsia ja nuoria heitä jotka eivät välttämättä vielä itse kykene oikeuksiaan ajamaan eivätkä voi puolustautua vanhemman ja vahvemman uhkaa vastaan olen saanut kymmeniä soittoja ja sähköpostiviestejä joissa on vaadittu eduskuntaa koventamaan nuoriin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin ja ylipäätään seksuaalirikoksiin syyllistyneiden tuomioita viestin tuojat eivät ole välttämättä ymmärtäneet että tuomioita ei jaella eduskunnassa vaan tuomioistuimissa eduskunta antaa tuomioistuimelle ainoastaan työvälineet ja rangaistusasteikon rangaistuksen mittaamista varten kansalaismielipide se paljon parjattu yleinen oikeustaju on siis selkeästi rangaistusten koventamisen kannalla joku professori voi kirjoituspöytänsä takana pohtia yleisen oikeustajun määritelmää ja sitä kuinka se ylipäätään määritellään minun mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan yleinen oikeustaju on sitä että kansalaiset sankoin joukoin esittävät mielipiteensä jostain asiasta jos lakialoitteen allekirjoittaa lähes kuusikymmentätuhatta kansalaista niin kumman mielipiteellä on enemmän painoarvoa näiden allekirjoittajien vai jonkun yksittäisen henkilön joka toteaa että hänen mielestään yleistä oikeustajua ei voi oikein määritellä vallan kolmijako opin mukaan lakeja laativan kansanedustajan ei ole soveliasta ottaa kantaa jonkun yksittäisen teon rangaistukseen eduskunta laatii lait ja oikeuslaitos soveltaa niitä lakeja tämä linja on pidettävä myös tulevaisuudessa kristallinkirkkaana jättäkäämme siis rangaistusten mittaaminen tuomioistuimille kun kansalaisten mielipide on rangaistusten koventamisen kannalla on eduskunnalla mahdollisuus muuttaa lakia ja nostaa rangaistusmaksimia niin että teosta ei enää voida tuomita ehdollista vankeusrangaistusta tällä tavalla toteutuu se yleisen oikeustajun vaatimus arvoisa rouva puhemies ketään ei saa pahoinpidellä fyysisesti eikä psyykkisesti seksuaalinen väkivalta on julmaa koska se loukkaa uhria molemmilla tavoilla erityisen julmaa se on kun väkivalta kohdistetaan avuttomaan lapseen tällaisesta teosta on langetettava sellainen rangaistus jolla on yleisestävyyden lisäksi myös erityisestävyyttä tämän takia ehdollinen rangaistus ei enää näistä teoista riitä arvoisa rouva puhemies suhtaudun myös muihin kansalaisaloitteessa mainittuihin lakimuutoksiin myönteisesti

puhemies on vaikea keksiä vastenmielisempää rikosta kuin lasta kohtaan tehty seksuaalinen väkivalta miten on mahdollista että edelliset hallitukset eivät ole nostamaan näitä tuomioita edes kohtuulliselle tasolle jos lapsen raiskaaja saa ehdollisen tai lyhyen ehdottoman tuomion se on selvä viesti uhrille ja hänen omaisilleen että ei tämä rikos nyt niin vakava ollut ei myöskään ole oikein että ensikertalainen voi olla aina kolmen vuoden välein onneksi meillä on nyt sellainen hallitus joka aikoo tarttua tähän räikeään ja häpeälliseen epäkohtaan oikeusvaltiossa uhrin ja uhrin omaisten kuuluu saada oikeutta tämä yhdysvalloissa käytössä oleva pedofiilien nettirekisteri on myös semmoinen asia mikä minun mielestäni tulisi ottaa täällä suomessa käyttöön

arvoisa rouva puhemies tämä erinomainen kansalaisaloite osoittaa sen että tarvitaan ja traditio on hyvä sillä on paikkansa yhteiskunnassa on ollut myöskin hienoa kuulla nämä keskustelut ja puheet täällä kuinka yksituumaisesti eduskunta on tämän kansalaisaloitteen takana ja kun vielä lehdistön kautta on voinut lukea sen että myöskin eduskuntaryhmien puheenjohtajat suhtautuvat tähän positiivisesti niin silloin tällä on hyvät mahdollisuudet mennä läpi on hienoa että täällä lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen on vielä paikalla ja vie tämän viestin sinne lakivaliokuntaan on selvää että että tarvitaan rangaistusten koventamista seksuaalirikoksissa ja oli hienoa että täällä oli ministeri lindström paikalla hänen puheitaan kun kuunteli niin tuli levolliseksi että kyllä tämä asia viedään eteenpäin ja rangaistuksia tullaan koventamaan olen myöskin edustaja tolvasen kanssa siitä samaa mieltä että raha ei voi tässä ratkaista vaan

saada se tuomio eikä sitä voi millään budjettitasapainottamisella estää tämä kulmalan esille tuoma kemiallinen kastraatio minä kävin kysymässä lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvaselta onko tällainen käytössä ja hän totesi että ilmeisesti jossakin on tämä minun mielestäni kanssa pitäisi tutkia koska kuitenkin näillä rikollisilla on taipumus uusia rikoksensa

rouva puhemies käsittelemässä äärimmäisen tärkeää kansalaisaloitetta ja tosiaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö törkeä tai lievä sellainen oli mikä oli on aina tuomittavaa tässä kansalaisaloitteen perusteluissa voin tästä lainata sanotaan lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on kysymys vakavista lapsen perus ja ihmisoikeuksien loukkauksista suomessa on jo pitkään sitouduttu tietynlaiseen lievään kriminaalipolitiikkaan jonka vuoksi useat rangaistukset ovat riittämättömiä eivätkä vastaa tavallisen kansalaisen oikeustajua olemme tänään tässä salissa kuulleet edustajien esille tuomia tuomioita jotka ovat kyllä todella kyseenalaisia ja ihmettelen niiden rangaistusten lyhyitä pituuksia ja tosiaan näitä ehdonalaisia tuomioita koska jos törkeä rikosmerkistö toteutuu niin eikö siitä pitäisi seurata vankeusrangaistus ehdoton sellainen jotenkin tuntuu käsittämättömältä että kun meillä rangaistusasteikossa kuitenkin on mahdollisuus tuomita esimerkiksi kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen ehdottomaan ehdottomaan sellaiseen niin miksei sitä tuomioissa sitten käytetä vaikka täällä on todella tuotu esille että nämä kaikista julmimmatkin tekotavat toteutuvat olen todella huolissani siitä miten miten me yhteiskunnassamme pystymme takaamaan uhrin aseman tulevaisuuden elämän elämän jatkuvuuden terveyden kunnat voivat pahoin meillä on sosiaali ja terveyspuolella resurssipula miten me vastaamme näiden ihmisten näiden pienten lasten tarpeeseen että heidät saadaan pelastettua elämään niin kuin täällä on todettu tämä on murha jossa jää henkiin mutta millä tavalla jää henkiin se on se toinen kysymys johon meidän pitää päättäjinä ja lainsäätäjinä myös vastata edustajat niikko elo meri ja moni muu täällä ottivat todella tärkeitä pointteja esille ja ja niihin on helppo yhtyä toivon että tämä viesti välittyy täältä salista myös tuomioistuimille vaikka nyt tuomioistuimet ovatkin riippumattomat emmekä me ehkä heille sanella minkälaisia tuomioita heidän tulisi langettaa mutta varmasti se viesti on täältä meiltä lähtenyt yhteinen sellainen että tuomiot ovat liian lieviä siihen nähden minkälaisiin törkeisiin rikoksiin henkilöt ovat syyllistyneet liian usein uhri joutuu läheisen ihmisen pettämäksi hyväksikäytettäväksi se on äärimmäisen raskas taakka kantaa läpi elämän jos oma isä veli sukulainen on ollut se joka on sen teon tehnyt ja tämä vielä lisää sitä teon tuomittavuutta minun mielestäni

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää edustajakollegoita näistä hyvistä evästyksistä niissä lähdettiin aivan siitä ennaltaehkäisystä sinne tuomitsemispuolelle ja täytyy sanoa että lähes kaikki näistä ovat varmaan ihan toteuttamiskelpoisia jotkut olivat aika reippaita esityksiä niin että ne täytynee ehkä jättää pois mutta on hyvä kuulla

nyt jo viime kaudella tapahtui semmoinen muutos että kun aikaisemmin on rikoksen tekijä ollut rikoksen keskiössä niin viime kaudella tapahtui se että hallitusohjelmassa nostettiin rikoksen uhri rikoksen keskiöön hänen oikeuksiaan parannettiin viime kaudella monin eri tavoin nyt tämä linja jatkuu ja myös uhrin oikeuksiin on tulossa esimerkiksi rikosuhripäivystyksen rahoituksen kautta tämmöisiä pehmeitä keinoja lisää mutta hallitusohjelmassa on monia hyviä keinoja millä pystytään myös ehkäisemään rikoksia niin kuin tässä kansalaisaloitteessa myös hallitusohjelmassa on eräs rangaistusten tason nostaminen nimenomaan minimirangaistusten jolloin se vaikuttaa rangaistustasoon kauttaaltaan itse edellisessä työssäni poliisina olin johtajana oli vuositasolla noin sataviisikymmentä seksuaalirikosta aika iso osa uhreista oli lapsia niin että olen nähnyt tämän elinkautisen mikä näille uhreille tulee tätä taustaa vasten huomasin myös kuten myös ihan tutkimusten mukaan että tämmöisen seksuaalirikollisen teon uusimisriski on todella todella suuri paljon suurempi kuin monen muun ja sanotaan nyt mitä tahansa niin sen ajan kun hän on vankilassa jos hän nyt sitten onkin vähän pidempään vankilassa uhrit ovat turvassa koska poliisissa meillä oli useita tapauksia joissa kun henkilö vapautui hän jatkoi heti tätä rikollista toimintaansa eli käytti joko poikia tai tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen eihän yhteiskunta saa olla näin hampaaton ettei se tämmöistä estäisi etenkin kun nykyisin monesti nämä seksuaalirikosrangaistukset ovat niin lyhyitä tosiasiallisesti niin lyhyitä kun otetaan niihin vielä täysin järjettömät ensikertalaissäännökset mukaan että tätä vuoden stop ohjelmaa vuoden kestävää ohjelmaa ehdi suorittaa koska rangaistus on niin lyhyt on todettu että stop ohjelmalla pystytään muuttamaan monien rikollisten käyttäytymistä kuten olen moneen kertaan sanonut otan ilolla tämän kansalaisaloitteen vastaan tässä on joitain lakivaliokunnan jäseniä paikalla ja kaikkien suusta olen kuullut lupauksen että tämä saa hyvän ja laajan ja asiallisen käsittelyn ihan vilpittömästi toivon että kun meillä on hallituksen esitys kuitenkin tulossa samankaltaisesta asiasta se tulisi nopeasti jolloin voisimme tehdä laaja alaiset vaikuttavuusarviot

arvoisa rouva puhemies meidän on tosiaan syytä muistaa tämä vallan kolmijako oppi johon täällä viitattiin eli eduskunta säätää lakeja ja lakeja ja tuomioistuimet sitten määräävät niitä rangaistuksia sen sen asteikon mukaan joka täältä on annettu ja ja arvioitu kuhunkin rikokseen sopivaksi nyt tämä kansalaisaloite esittää että lapseen kohdistuvan törkeän seksuaalirikoksen minimirangaistusta nostettaisiin ja silloin samalla myös tietysti vaikutetaan siihen minkä mittaisia rangaistuksia näistä rikoksista tuomitaan nyt tarvetta tarkkaan pohtia tämä aloite yhteiskunnan tehtävä on suojella jäseniään rikoksilta ja rikollisilta ja ja vielä tärkein tehtävä suojella niitä niitä haavoittuvimpia lapsia heikompia jotka eivät kykene itse suojelemaan itseään sen takia tämä asia on vielä erityisen tärkeä nyt kun lakivaliokunta saa tämän aloitteen käsiteltäväkseen ja tässä puhuttiin laajemminkin lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja siitä mitä muuta olisi tehtävissä kuin esimerkiksi tämä kansalaisaloitteen minimirangaistuksen nosto onko joitain muita toimenpiteitä joita voisimme tässä yhteydessä vielä tehdä niin haluan nostaa tässä vielä harkintaan ja mietintään tuon yhdysvalloissa aikoinaan otetun lex meganiksi nimetyn lain jossa jossa määrätään että seksuaalirikoksen tulee saada tietoonsa se hetki kun rikoksesta tuomittu vapautuu sitten sieltä vankilasta ehkä erityisesti näissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa voisi ottaa sen harkintaan niin kuin tuossa edustaja tolvanen sanoi näissä seksuaalirikoksissa uusimisprosentti on erityisen korkea ja ja monellekin on järkytys sitten nähdä varsin lyhyenkin ajan jälkeen siitä kun tämä rikollinen on tuomittu rangaistusta suorittamaan

siellä lähiyhteisössä kadulla kotipiirissä että rikollinen onkin vapaana tämän tilanteen kohtaamista ja sen asian käsittelemistä voisi helpottaa että rikoksen uhri saisi tiedon siitä kun rikollinen on rangaistuksensa suorittanut

arvoisa rouva puhemies helpotan edustaja jokisen tuskaa siitä että nyt on jo olemassa hallituksen esitys siitä että kun rikollinen vapautuu nimenomaan vakavaan rikokseen syyllistynyt niin se rikoksen uhri saa tästä tiedon se kuuluu siihen pakettiin missä parannetaan muutenkin rikoksen uhrin palveluja ihan oikeaan suuntaan ollaan menossa ja monia hyviä ideoita on vielä olemassa itse kullakin meistä ja toivottavasti saadaan tämän hallituskauden aikana niitä toteutettua mutta tämä on hoidossa tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies

ehdollisesta tuomiosta minulla on sellainen ollut ja sillä ei käytännön elämään ole minkäänlaista vaikutusta ja ei kansalaisten oikeustaju tämmöistä voi mitenkään hyväksyä että tehdään tämmöisiä rikoksia mitä nyt on ja niistä pääsee ehdollisella minulle henkilökohtaisesti on suurempi rangaistus se minulla on kokemusta nimittäin että jos saa suuren sakon niin sen joutuu maksamaan ehdollinen ei ole mitään se on tämmöinen lappu ja se on siinä se ei vaikuta normaaliin elämään ja sitten vielä tästä kastraatiosta kyllähän tämä on hyvin yksinkertainen järjestelmä ei varmasti sen jälkeen toista sitä rikosta ja se on monessa maassa käytännössä miksi me emme voi sitä täällä suomessa saada aikaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

mikäli verotusarvon määrittely poikkeaa huomattavasti omaisuuden todellisesta arvosta kunnat tietysti kiittävät saamistaan verotuloista mutta nykykäytäntö johtaa siihen että omaisuuden todellisesta arvosta maksettava kiinteistövero poikkeaa suomen sisällä jopa tuhansia prosentteja

arvoisa rouva puhemies kiinteistöveron korotusesitys tarkoittaa kiinteistöveron ala ja ylärajojen korotusta ja ja se tietysti ohjaa silloin veron veron perintää kunnissa tämä esitys liittyy siihen periaatteeseen että verotuksen painopistettä haluttaisiin haluttaisiin muuttaa enemmän työn verotuksesta muuhun verotukseen ja ja sen vuoksi kiinteistöverotusta ollaan muutettu viime vuosina vuodesta kaksituhattayhdeksän kiinteistöveron määrä on noussut lähes seitsemänkymmentä prosenttia tähän päivään saakka ja tänä vuonna kiinteistöveroa peritään noin yksi pilkku kuusi miljardia euroa haluaisin tässä yhteydessä nyt muistuttaa että tämä liittyy siis siihen periaatteeseen että halutaan siirtää verotuksen painopistettä enemmän työn verotuksesta muuhun verotukseen mutta olisi syytä sitten liikkua myös siellä työn verotuksen puolella koska kiinteistöverotusta on nyt vuodesta kaksituhattayhdeksän jo lähes seitsemänkymmentä prosenttia korotettu niin sen toisenkin puolen pitäisi liikkua

ne tilanteet joissa kiinteistön reaalinen myyntiarvo on pienempi kuin siitä vuosittain perittävä kiinteistövero eli näihin tilanteisiin jotka jotka ilmenevät maan eri osissa kiinteistöjen arvot ja niiden käyttöarvot ovat erilaiset täytyy löytyä ratkaisuja ja sen vuoksi onkin hyvä että tuo kiinteistöverotuksen uudistushanke on etenemässä ja toivottavasti sen hankkeen myötä löydetään näihin ongelmakohtiin ratkaisuja

arvoisa puhemies esitetyillä kiinteistöverotuksen muutoksilla on tarkoitus kasvattaa kiinteistöveron osuutta kuntien verotuloista minkä seurauksena toisaalta paine ansiotulojen verotukseen vastaavasti pienenee kuten edustaja jokinen tässä toi äsken esille yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa on hallituksen esityksen mukaan tarkoitus korottaa nolla pilkku kahdeksaankymmeneenkuuteen prosenttiin ja vastaavasti vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alarajaa nolla pilkku kolmeenkymmeneenyhdeksään prosenttiin vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista toimitettavasta verotuksesta lähtien näiden korotusten johdosta kuudenkymmenen kunnan on nostettava yleistä ja kahdenkymmenenviiden kunnan vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia no periaatteellisella tasolla tätä alarajojen nostoa voidaan toki pitää tietyssä määrin ongelmallisena muun muassa kunnallisen itsehallinnon ja itsemääräämisoikeuden kannalta ja myös valtiovarainvaliokunnan verojaoston asiantuntijakuulemisissa kiinnitettiin tähän asiaan huomiota mutta toisaalta kiinteistövero on fiskaalisesti tehokas ja objektiivinen veromuoto ja ei myöskään aiheuta vääristymää työn kysyntään ja tarjontaan joten on hyvinkin perusteltua korottaa kiinteistöveroa kunnallisveron sijaan kuitenkin muistuttaisin että kunnilla on jatkossakin suuri vastuu siinä etteivät nämä molemmat verot nousisi yhtäaikaisesti eivätkä varsinkaan kohtuuttomasti arvoisa puhemies erityisesti kasvukeskuksissa podetaan pahaa pulaa asunnoista eikä tilanne ole ainakaan helpottanut viime vuosina tätä silmällä pitäen ja maankäytön tehostamiseksi rakentamattoman rakennuspaikan veron yläraja nousee hallituksen esityksen mukaan ensi vuonna yhdellä prosenttiyksiköllä neljään prosenttiin pidän tätä asuntojen saatavuuden kannalta hyvänä kehityksenä

arvoisa rouva puhemies haluan vielä omaan ensimmäiseen puheenvuorooni lisätä sen että koska meillä ja hallituksella on tarkoitus lisätä suomessa yrittämistä ja lisätä työntekoa

sen takia tätä pitää varmaan siinä uudistuksessa tarkastella että sen omaisuuden verotus on sitten kohtuullista ottaen huomioon sen alueellinen sijainti koska nyt oma käsitykseni on se että sitä maapohjan sijaintia pystytään alueellisesti tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies lapsilisä on niin sanottu universaali etuus jota maksetaan kaikista lapsista vanhempien varallisuudesta riippumatta tämä periaate ei kuitenkaan toteudu kaikkein suurimmassa tarpeessa olevien perheiden kohdalla sillä lapsilisä vähennetään perheen toimeentulotuesta lapsiköyhyys on lisääntynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana merkittävästi tilastokeskuksen mukaan yhdeksänkymmentä pienituloisuusaste oli alle kuusi prosenttia kun se vuonna kaksituhattakolmetoista oli kymmenen pilkku yhdeksän prosenttia huomattavaa on että lapsiköyhyys liittyy kiinteästi työssä käyvien vanhempien pienituloisuuteen sillä pienituloisten lapsista kuusikymmentäneljä prosenttia kuului työllisten talouteen ja seitsemäntoista prosenttia työttömään talouteen viime vuosina töissä käyvien vanhempien kanssa asuvien lasten osuus pienituloisista kasvoi ja työttömien vanhempien kanssa asuvien osuus väheni lasten köyhyysriski on erityisen suuri yksinhuoltajavanhempien perheissä sekä perheissä joissa lapsiluku on suuri toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on ollut viime vuosina kasvussa ja suuri osa lapsilisän menettäjistä on juuri yksinhuoltajaperheitä arvoisa rouva puhemies lapsiasiavaltuutettu on arvioinut että heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys syvenee tulevina vuosina hänen arvionsa taustalla ovat hallituksen esitykset etuuksien indeksipoistoista sekä varhaiskasvatuksen palveluiden heikentäminen lapsilisien reaaliarvo oli romahtanut verrattuna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä lukuun jo ennen edellisen hallituksen lapsilisien leikkauspäätöstä nykyinen hallitus ei puutu millään tavalla tähän kehitykseen päinvastoin lapsilisien taso suhteessa elinkustannusten nousuun heikkenee entisestään kun hallitus luopuu lapsilisien indeksikorotuksista lisäksi hallitus rokottaa lapsiperheitä esimerkiksi korottamalla päivähoitomaksuja luopumalla subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja heikentämällä työttömyysturvaa hallitus siis pakottaa yhä useamman perheen hakemaan toimeentulotukea heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa koko perheeseen huoli toimeentulosta nakertaa vanhempien jaksamista ja useasti myös lapset murehtivat perheen tilannetta vaikka vanhemmat haluavat suojella lapsia huolilta perheen toimeentulo ongelmat kaventavat lapsen mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa sekä kasvattavat riskiä mielenterveysongelmiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta opimme että lapsista ei voi säästää huolestuttavaa on että syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle arvoisa rouva puhemies on käsittämätöntä että kaikkein suurimmassa tarpeessa olevat perheet eivät saa lapsilisää asian saaminen kuntoon on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan koska hallitus leikkaa roimasti lapsiperheiltä tarvitsemme pikaisesti keinoja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden auttamiseksi ja yksi keino on muuttaa lainsäädäntöä niin että lapsilisiä ei oteta huomioon toimeentulotuen määrässä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kuudestoista kymmenettä